Alueelta on raportoitu vakavia ihmisoikeusrikoksia, kuten joukkoraiskauksia, mukaan lukien hyvin nuorten lasten raiskauksia, kidutusta, joukkomurhia ja lapsisotilaiden käyttöä. Humanitaarinen kriisi on lipumassa yhä kurjempaan suuntaan. Sota ja ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneiden tuomitsematta jättäminen luo rankaisemattomuuden ilmapiirin, joka kannustaa uusiin rikoksiin. Erityisesti itäisen Kongon valtavat luonnonvarat ovat olleet laittomissa käsissä ja auttaneet rahoittamaan kapinallisten toimia. Kansainvälisen yhteisön, erityisesti EUn, Afrikan unionin ja YKn, on vahvistettava toimiaan kriisin ratkaisemiseksi ja humanitaarisen katastrofin helpottamiseksi. Lapsisotilaiden käyttöön on puututtava ja raiskauksiin syyllistyneet on tuomittava nopeasti, jotta joukkoraiskauskierre tuhon välineenä saadaan katkaistua.